Arvoisa puhemies, kannatin päätöslauselmaa, mutta haluan todeta, että Euroopan unioni on todella onnistuneesti osoittanut solidaarisuuttaan ja antanut tukensa Libyan kansalle heidän taistellessaan vapaasta Libyasta.

Libyan kansalla on nyt käsissään avaimet valtionsa tulevaisuuteen, ja koko Libyan kansa tuleekin osallistaa uuden Libyan rakentamiseen, vaaleihin ja demokraattisiin instituutioihin.

Euroopan ulkosuhdehallinnon tulee pitää huolta siitä, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Interpolin antamat pidätysmääräykset johtavat rikoksista epäiltyjen henkilöiden pidättämiseen.